Lisäksi 20 vuoden aikana on vältytty kasvihuonekaasupäästöiltä, jotka vastaisivat yli 100 miljardia tonnia hiilidioksidia.

Yhdeksän vuotta sitten laadittu edellinen asetus oli auttamatta jäänyt kehityksestä jälkeen ja sen uudelleen päivittäminen oli tarpeen. Nykyisen asetuksen rakenteen yksinkertaistaminen, vanhentuneiden määräysten poistaminen ja raportointivelvoitteen lisääminen koskemaan uusia aineita ovat uudistuksia, joita kipeästi tarvittiin.

Ensimmäisen käsittelyn kompromissi, vaikkakin demokraattisesti haastava, on juuri tämänkaltaisessa uudelleenpäivityksessä järkevää ja siihen pääseminen jo sinällään ympäristöteko. Nyt hyväksyttävä asetus lähentää oikealla tavalla nykyisiä yhteisön säännöksiä kohti Montrealin pöytäkirjan alkuperäisiä määräyksiä. Esimerkiksi HCFC yhdisteiden tuotannon lopettamisaikataulun aikaistaminen viidellä vuodella vuoteen 2020 on järkevää ja perusteltua, samoin myös vientikaupan kiellon poikkeuksien määrän vähentäminen. Siinä, missä tämän asetuksen tavoitteita ei yhteisössämme voida saavuttaa riittävällä tavalla pelkästään jäsenvaltioiden toimin, on ongelmaan suhtauduttava globaalissa taloudessa myös globaalisti. Liian monien vientikaupan kiellon poikkeuksien todentaminen aiheelliseksi olisi liian vaikeaa.

Sopimus on paitsi menestystarina, myös tarina siitä, miten virheliikkeitä on välttämätöntä korjata, kun ymmärrys lisääntyy. Tätä samaa viisautta tarvitsisimme nyt Kioton pöytäkirjan tapauksessa. Alkuperäisessä pöytäkirjassa keskityttiin otsonikerroksen suojeluun rajoittamalla lähinnä CFC yhdisteitä ja kiristettiin nopeasti tavoitetta lähes nollaan. Tässä yhteydessä CFC yhdisteitä alettiin korvata muun muassa HCFC yhdisteillä, jotka olivat otsonikerrokselle huomattavasti vaarattomampia. Kuten ympäristöongelmien ratkaisussa usein käy, ongelma kuitenkin siirtyi toiseen kohtaan. HCFC yhdisteet eli fluoratut kaasut osoittautuivatkin erityisen haitallisiksi niiden voimakkaan lämmityspotentiaalin vuoksi. Eräät niistä ovat yli tuhat kertaa kovempia lämmittäjiä kuin hiilidioksidi. Niinpä tuli tarpeelliseksi korjata sopimuksen heikot kohdat. Samanlaista kykyä ottaa opiksi tarvitaan Kioton sopimuksen tapauksessa On myönnettävä, että tällaisena se ei ole lainkaan tehokas. Se ei vähennä globaalisti päästöjä eikä se edes vähennä hiili intensiivisyyttä. Ehkä ongelma onkin siinä, että Kioton sopimuksen laatijat olettivat, että hiilidioksidin ongelmaa voitaisiin ratkoa freonien tavoin. Ilmastomuutoksessa on kysymys kokonaan toisen mittaluokan ympäristöongelmasta aikaisempiin verrattuna. Siinä, missä otsonikadon kohdalla oli kysymys teollisuus tai energiantuotantoon liittyvien sivutuotteiden synnyttämistä ongelmista, ilmastomuutoksen aiheuttajassa on kysymys koko maailmantaloutta ja tuotantoa ylläpitävästä tekijästä. Maailma käy yhä hiilellä. Siksi ilmastomuutos on nähtävä ennen kaikkea tuotantotalouden ongelmana. Ratkaisujen painopiste on siirrettävä päästöjen rajoittamisesta energian ja materiaalien tuotantotapojen kokonaisvaltaiseen uudistamiseen.